Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Riossa kylmän sodan juuri päätyttyä toiveet olivat korkealla kehityksen kääntämisestä kestävälle tielle, mutta tulokset esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä ja biodiversiteetin suojelussa ovat jääneet aivan liian vähäisiksi.

Nyt on kulunut melkein kymmenen vuotta Johannesburgista ja 20 vuotta Riosta, mutta komission tuoreessa tiekartassa resurssitehokkaasta Euroopasta luvataan edelleen lähinnä konsultaatioita. Siinä esitetään kaikki oikeat perustelut, kaikki oikeat yleisluonteiset tavoitteet, muttei vieläkään konkreettisia tavoitteita lainsäädännöstä puhumattakaan.

Kuulumme kuitenkin siihen pieneen osaan ihmiskuntaa, joka käyttää maailman resursseja paljon yli oikeudenmukaisen osuutensa.